Arvoisa puhemies, Euroopan viimeinen diktaattori Lukašenka on hallinnut Valko Venäjää kovaotteisesti jo yli 16 vuotta. Maan media ja oikeuslaitos ovat suvereenisti hänen valvonnassaan, eikä hän kaihda käyttää näitä myöskin poliittisen opposition nujertamiseen, kuten nytkin joulukuisten vilpillisten presidentinvaalien jälkeen. Erikoisjoukot ja poliisihan tuolloin hajottivat mielenosoitukset väkivaltaisesti ja pidättivät satoja, mukana lähestulkoon kaikki opposition presidenttiehdokkaat. EUn vaatimukset vapauttaa poliittiset vangit ja lopettaa väkivalta kansalaisia kohtaan ovat jääneet täysin vaille huomiota Lukašenkan hallinnossa. EUn on nyt ehdottomasti otettava käyttöön järeämmät talouspakotteet, sillä Lukašenka on vain hyväksikäyttänyt itäistä kumppanuusohjelmaa ja kaikkia naapuruuspolitiikan etuja. Me emme voi hyväksyä tällaisia brutaaleja ihmisoikeusrikkomuksia missään päin maailmaa, mutta kaikkein vähiten Euroopan sydänmailla.